Eduista huolimatta valitettavan monet kansalaiset ja yritykset kuitenkin kokevat yhä sisämarkkinat itselleen vieraiksi. Nykyisessä talous ja luottamuskriisissä yksi meidän kaikkien parlamentaarikkojen keskeisimmistä tehtävistä on vakuuttaa niin kansalaiset kuin yritykset yhteisten sisämarkkinoiden eduista. Samoin meidän tulisi löytää eri jäsenvaltioista yhteistä tahtoa jo sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta myös käytännössä. Yhteiset sisämarkkinat ovat edelleen yksi EUn hienoimmista saavutuksista ja rohkenen sanoa EUn tulevaisuuden kannalta ehkä merkittävin ja vaikuttavin tekijä.